ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kuusi pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes viidettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on

markus mustajärvi jari myllykosken kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy kannanoton joka on monistettuna jaettu edustajille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa

kertomus kattaa luonnollisesti molempien pankkivaltuustojen ajan kertomuksen sisältöä on nyt myös uudistettu ja on varmaan paikallaan heti kertoa muutama sana itse tästä uudistuksesta sillä on ollut neljä tavoitetta ensinnäkin kertomuksen painopistettä on pyritty siirtämään aikaisempaa selvemmin pankkivaltuuston aseman ja toiminnan kannalta keskeisiin asioihin tämä tarkoittaa että kertomusta on pyritty tiivistämään erityisesti niiltä osin kun tieto on jo saatavissa muista lähteistä kuten suomen vuosikertomuksesta ja finanssivalvonnan vuosikertomuksesta myös finanssivalvonnan johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle on julkisesti saatavilla toiseksi kertomuksen rakennetta on pyritty uudistamaan siten että kertomuksessa voitaisiin aikaisempaa joustavammin käsitellä pankkivaltuuston tärkeinä pitämiä kysymyksiä kertomukseen on tätä varten lisätty erityisteemat niminen osio kolmanneksi uudistuksella on pyritty mahdollistamaan kertomuksen sähköinen jakelu kertomuksen uusi ulkoasu on sähköisen jakelun kannalta toimivampi ja neljänneksi uudistus tuo joustavuutta kertomuksen laatimisaikatauluun tavoitteena siis on ollut varmistaa että kertomus saadaan myös jatkossa tänne

käytettävissä olleisiin tietoihin arvoisa puhemies vuoden viisitoista alussa euroalueen elpyminen oli epävarmaa ja hidasta kokonaistuotanto kehittyi vaimeasti ja inflaatio säilyi hitaana erityisesti öljyn ja muiden raaka aineiden hintojen lasku hidasti inflaatiota euroalueen kasvunäkymät vahvistuivat hieman pitkin vuotta loppuvuotta kohden tosin inflaatio odotukset vaimenivat jälleen tämä johtui muun muassa maailmantalouden näkymien hiipumisesta epävarmuuden kasvusta ja öljyn halpenemisesta rahapolitiikan keventäminen jatkui euroalueella vuoden viisitoista kuluessa vuonna viisitoista rahapolitiikan keskeisiä toimia olivat laajennetun omaisuuserien osto ohjelman käynnistäminen talletuskorkojen laskeminen yhä enemmän negatiivisiksi sekä ennakoiva viestintä rahapolitiikan tulevasta mitoituksesta laajennetusta osto ohjelmasta päätettiin tammikuussa viisitoista ja ohjelma käynnistettiin maaliskuussa tämä päätös tarkoitti että ekpn suorat arvopaperiostot kohdistuivat myös euroalueen valtioiden valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten laitosten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin tämän osto ohjelman käynnistymisen myötä eurojärjestelmä teki suoria arvopaperikauppoja valtion velkakirjojen katettujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten arvopapereiden markkinoilla myös perinteisiä rahapoliittisia operaatioita eli eripituisia vakuudellisia luotto operaatioita jatkettiin joulukuussa vuonna viisitoista ekpn neuvosto neuvosto kevensi edelleen rahapolitiikkaansa laskemalla talletuskorkoa vielä negatiivisemmaksi pidentämällä laajennetun omaisuuserien osto ohjelman kestoa tuolloin myös laajennetun osto ohjelman kestoa pidennettiin ja kohdentamista laajennettiin kuukausittaisia kuudenkymmenen miljardin euron ostoja päätettiin jatkaa kuudella kuukaudella ainakin maaliskuuhun vuoteen seitsemäntoista saakka osto ohjelma ulotettiin kattamaan alueen paikallishallinnon liikkeeseen laskemat jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit näitä ekpn keskeisiä rahapoliittisia toimia vuonna viisitoista kuvattu tarkemmin paitsi pankkivuosikertomuksessa myös käsillä olevassa kertomuksessa ensimmäisessä teemakirjoituksessa rahapolitiikan keventämistä on jatkettu myös kertomusvuoden jälkeen näitä alkuvuoden kuusitoista kuluessa päätettyjä toimia käsitellään lyhyesti pankkivaltuuston kertomuksen kertomusvuoden jälkeisiä tapahtumia koskevassa osassa arvoisa puhemies eu maiden pankkiunioni koostuu kolmesta niin sanotusta pilarista eli yhteisestä valvontamekanismista yhteisestä kriisinratkaisumekanismista sekä eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä kertomusvuosi oli yhteisen valvontamekanismin ensimmäinen toimintavuosi euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa ovat kaikki euroalueella toimivat merkittävät luottolaitokset suomesta nordea pankki suomi op ryhmä ja danske bank suomessa finanssivalvonta osallistuu merkittävien luottolaitosten valvontaan valvontamekanismin päätöksentekoon sekä vastaa vähemmän merkittävien pankkien suoranaisesta valvonnasta yhteinen kriisihallintamekanismi koostuu eun yhteisestä kriisinratkaisuneuvostosta yhteisestä kriisinratkaisurahastosta sekä kansallisista kriisinratkaisuviranomaisista kriisinratkaisumekanismi aloitti toimintansa täydessä laajuudessaan juuri kertomusvuoden päätyttyä tammikuun kuusitoista alusta yhteisen ratkaisurahaston varat kartutetaan pankeilta kerättävillä vakausmaksuilla asteittain vuoteen mennessä tämä kriisinratkaisumekanismi mahdollistaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun tilanteissa joissa pankit joutuisivat vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin yhteisestä pankkivalvonnasta huolimatta

käsittelyprosessi on kesken arvoisa puhemies mitä tulee suomen finanssivalvonnan toimintaan sen johtokunta on antanut pankkivaltuustolle kertomuksen finanssivalvonnan toiminnasta vuodelta viisitoista sekä julkaissut finanssivalvonnan toimintakertomuksen

nordea on ilmoittanut että se muuttaa konserninsa rakenteen siten että suomessa tanskassa ja norjassa toimivat tytäryhtiöt muuttuisivat sivuliikkeiksi tämänkaltaiset finanssimarkkinoiden rakennemuutokset sekä euroalueen yhteinen pankkivalvonta luovat painetta sopeuttaa finanssivalvonnan toimintaa ja muutokset voivat pienentää valvontamaksukertymää valtiovarainministeriössä onkin käynnissä lainsäädäntöhanke jossa arvioidaan finanssimarkkinoiden valvontaa ja finanssivalvonnan toiminnan rahoittamista koskevan lainsäädännön muutostarpeita pankkivaltuusto odottaa että tämän vmn käynnistämän lainsäädäntöhankkeen myötä finanssimarkkinoiden valvonnan ja finanssivalvonnan toiminnan tarkoituksenmukainen rahoitus turvataan jatkossakin pankkivaltuusto pitää tärkeänä että kukin finanssisektorin toimija osallistuu tasapuolisella tavalla niiden valvontakustannusten kattamiseen joita sen toiminnan valvonta arvoisa puhemies pankkivaltuusto seuraa säännöllisesti suomen pankin riskiprofiilin ja taseen kehitystä näin tehtiin myös kertomusvuonna keskuspankkitehtävien hoitaminen ja oman rahoitusvarallisuuden sijoittaminen tuottaa pankille tuloja mutta toisaalta aiheuttaa sille myös erilaisia riskejä pankilla on noin kuudentoista pilkku yhdeksän miljardin euron suuruinen rahoitusvarallisuus sijoitettaessa tätä rahoitusvarallisuutta suomen pankki altistuu sekä luotto ja likvidiysriskeille että markkinariskeille markkinariskejä ovat muun muassa valuuttakurssiriski ja korkoriski kun kaikki suomen pankin taseen riskit lasketaan yhteen ilman kultaa kokonaisriskin arvioidaan olevan noin kaksi miljardia euroa toisaalta suomen pankilla on omaa pääomaa ilman kullan arvomuutostilejä se on hieman vajaat kahdeksan miljardia euroa suomen pankin riskipuskurit siis vahvistuivat kertomusvuonna pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit arvoisa puhemies lopuksi kaksi asiaa ensinnäkin suomen pankin voitto kertomusvuodelta kaksituhattaviisitoista oli noin sataneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa pankkivaltuusto päätti keväällä että voitosta neljäkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa käytetään suomen pankin vararahaston kartuttamiseen loppuosa eli yhdeksänkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa siirrettiin valtion tarpeisiin toiseksi voidaan perustellusti todeta että vuosien kaksituhattakahdeksan ja kaksituhattayhdeksän finanssikriisin jälkeen rahapolitiikan maailma on todella muuttunut pankkien sääntelyä kiristettiin ymmärrettävistä syistä ja se on on rajannut pankkien mahdollisuuksia riskirahoittaa yrityksiä ja niiden kasvua osana tätä kehitystä markkinoille on tullut niin sanottuja varjopankkeja toinen uusi ilmiö on negatiivinen korko jonka merkitystä ja vaikutusta talouden toimintaan on ennenaikaista arvioida ylipäätään eläminen lähellä nollaa olevan inflaation oloissa on uusi talouskasvun kannalta ongelmallinen

puhemies kiitos puheenjohtajalle kertomuksen esittelystä tässä mainittiin myös riskit tämän kertomuksen mukaan riskipuskurit vahvistuvat ja hyvä niin aina kun eduskunta käy näitä keskusteluja on myös tärkeää katsella näitä suomen erilaisia riskejä maailmassa jossa elämme velkakriisissä valitettavasti

velkaehtojen huojennuksia se hämmentää minua siinä suhteessa että tämähän on perussuomalaisten näkökulmasta hyvin ristiriitaista politiikkaa ennen vaaleja luvattiin että millään tavalla kreikka ei saa enää tukea viime kesänä tehtiin liki sadan miljardin tukipaketti ministeri soinin kuittauksella ja nyt sitten keskustellaan vakavasti jo lainaehtojen huojennuksesta miten tähän perussuomalaiset vastaavat
nyt mennään puhujalistalle edustaja heinonen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat edustaja vanhanen kävi erinomaisella tavalla läpi tätä pankkivaltuuston kertomusta ja tämä on hyödyllistä luettavaa meille kaikille kansanedustajille se antaa hyvää kuvaa siitä millä tavalla meillä tilannetta seurataan ja muun muassa tämän liitteenä olevat teemakirjoitukset esimerkiksi teemakirjoitus kaksi rahapolitiikan välittyminen suomen talouteen kuvaavat mielenkiintoisella tavalla sitä mitä vaikutuksia kansainvälisillä tapahtumilla voi olla ja ja onkin meidän meidän omaan talouteemme tässä teemakirjoituksessa käydään läpi esimerkiksi sitä että jos kolmen kuukauden euribor korko nousee kaksikymmentäviisi peruspistettä eli nolla pilkku kaksikymmentäviisi prosenttiyksikköä mitkä ovat sen vaikutukset suomeen meille ne vaikutukset ovat suuremmat kuin monelle muulle eu maalle havaitaan että koronnousun vaikutus bruttokansantuotteeseen on suomessa hieman suurempi kuin euroalueella jos lyhyet korot nousevat oletetulla tavalla nolla pilkku kaksikymmentäviisi prosenttiyksikköä bktn kasvu hidastuu suomessa tämän seurauksena noin nolla pilkku viisi prosenttiyksikköä

myös täytyy seurata mitä kotitalouksissa tapahtuu ja yksi huomio mikä täälläkin nousee esille on meidän kotitalouksiemme jo ennestään suuri velkaantuneisuus suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on hyvä että näissäkin toimenpiteisiin on ryhdytty tämän vuoden heinäkuussahan suomessa tulee käyttöön asuntolainojen niin sanottu lainakatto ja ja muita toimenpiteitä joilla pyritään toimimaan niin että emme olisi samassa tilanteessa kuin missä ruotsi jo nyt näyttää joidenkin arvioiden mukaan olevan ruotsissa on puhuttu jo asuntokuplan puhkeamisesta ja sen vaikutuksista taas maan omaan talouteen maamme talouden tilanne on siis edelleen hankala kasvu käynnistyy tulevina vuosina vain vaivoin toivottavasti näin ja ja on selvästi hitaampaa kuin muualla euroalueella eli kasvunäkymät eivät ole siis kovin toiveikkaita sen takia täytyy toivoa että yhteiskuntasopimusneuvottelut kilpailukykysopimusneuvottelut jotka nyt ovat loppumetreillä tuottavat tulosta ja saamme siitä mahdollisimman kattavan se on nopea tapa ja nopea keino

ja ja myös työttömät sitä kautta että maa saadaan kasvu uralle ja uusia työpaikkoja syntymään paikallinen sopiminen tässä on iso juttu kun paikalla on pankkivaltuuston useita jäseniä puheenjohtaja vanhasen ja ja edustaja zyskowiczin johdolla niin niin olisi mielenkiintoista kuulla minkälaista keskustelua olette käyneet esimerkiksi britannian tulevasta eu äänestyksestä ja sen vaikutuksista esimerkiksi suomen talouden kehitykseen britanniahan järjestää kahdeskymmeneskolmas kesäkuuta kansanäänestyksen eusta eroamiseksi ja mielipidemittausten valossa äänestyksen tulos on epävarma koska yksikään maa ei ole koskaan vielä eronnut eusta niin eroamisen vaikutuksista ei ole kokemuksia mutta uskoisin että tästä myös on pankkivaltuustossa

otetaan tähän muutama vastauspuheenvuoro

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen käytti tasapainoisen puheenvuoron mutta kommentoin osin edustaja viitasen puheenvuoroa todella tuossa pankkivaltuuston kertomuksessa monipuolisesti

pankin toiminnasta vähän poikkeuksellisena aikana elämme miinuskorkojen aikaa poikkeuksellisen rahoitustoiminnan aikaa se kertoo sitä että ekp tekee nyt oman osansa ja enemmänkin euroopassa se tarkoittaa sitä että jäsenmaiden pitää tehdä enemmän rakenteellisten uudistusten työllisyyden ja yrittäjyyden hyväksi tämä koskee myöskin suomea ja tämä koskee kreikkaa tämä koskee portugalia tämä koskee kaikkia maita erityisesti ranskaa näitä vaatimuksia ei pääse kukaan pakoon me näemme että kun mennään taaksepäin niin kuin portugalissa ehkä kohta mennään niin kuin mennään kreikassa se vasta maksaa tämä teille edustaja viitanen älkää te edustako sellaista linjaa että aletaan mennä taaksepäin näissä suomen uudistuksissa koska se tulee meille kalliiksi

rouva puhemies hulluja nuo ranskalaiset mihinkään muuhun johtopäätökseen on vaikea päätyä katsoo mitä tällä hetkellä ranskassa tapahtuu ranskan sosialistihallitus siis sikäläinen demarihallitus on suomalaista retoriikkaa käyttääkseni pakkolakien kautta tuomassa lisää joustoja työelämään jotta työllisyys siellä paranisi jotta nuorilla olisi siellä paremmat näkymät mitä tekee ranskalainen ammattiyhdistysliike se laittaa maan seisahtumaan yrittää laittaa maan polvilleen se ei kerro kovin hyvää sikäläisen ammattiyhdistysliikkeen asennoitumisesta kansanvaltaan mutta vielä vähemmän hyvää se kertoo siitä että siellä ymmärrettäisiin missä tilanteessa ranskan ja esimerkiksi suomen talous ja nimenomaan nämä rakenneongelmat ovat

minä haluaisin ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen että nyt kun aloitettiin nämä nämä tukiostot minusta olisi tärkeää selvittää se millä tavalla ylipäänsä pankissa otettaisiin huomioon se missä maissa näitä niin sanottuja ostoja on hyödynnetty eniten ja missä sitten vähiten ja ja erityisesti se että saksa on päässyt aika pitkälle näitten tukiostojen tukiostojen isoimmaksi hyötyjäksi olisi kiinnostavaa että voitaisiin käydä siitä myös avointa keskustelua koska koska tosiasiassa se kuinka ristiriitaista tämä on sitten aikaisemmin sovitun kanssa on tietenkin jo yksi keskeinen kysymys no arvoisa puhemies on pakko kyllä kiinnittää huomiota myös siihen että me olemme aika erikoisessa tilanteessa tämän kreikan suhteen nyt olemme jälleen tilanteessa jossa annetaan ymmärtää että velkahuojennuksia ei siis kuitenkaan tehdä vaikka niitä tehtiin minusta tämä on se paradigma joka tässä on tänään tapetilla jos me katsomme esimerkiksi näitä velkapiikkejä joita nyt tasapainotetaan tai muuta pakettia niin se kyllä liittyy aika pitkälti meidän vastuisiimme

rouva puhemies muistan kyllä hyvin elävästi kuinka neljä ja puoli vuotta sitten edustaja viitasen levy jumittui paikalleen toistaen sitä kuinka saitte piikin kiinni kuinka sdp sai piikin kiinni ja hyvät vakuudet todellisuudessa oli kysymys tuottojenvaihtosopimuksesta myöhemmin ajoitte lävitse sen

pääomitetaan evmää kahdellatoista pilkku kuudella miljardilla mistä piti heti maksaa yksi pilkku neljäkymmentäneljä miljardia tämä on kaikki teidän aikaansaannostanne tämä eduskunta tämä hallitus ei ole tehnyt näitä päätöksiä ja sen takia ne sitovat meitä niitä on mahdoton purkaa muistakaa se älkääkä vääristelkö asioita

arvoisa puhemies minusta edustaja ala nissilä kiinnitti huomiota ihan olennaiseen olennaiseen asiaan tässä on nyt selvästi nähtävissä sellainen kehitys että juuri silloin kun joku maa on saamassa asiansa järjestykseen kansalaisten kärsivällisyys loppuu ja valitaan sellainen hallitus joka sotkee asiat lopullisesti näin kävi kreikassa kansa huusi syrizan apuun ja siinä vaiheessa

totaalisesti pieleen sen jälkeen syriza on itse joutunut tarkistamaan linjaansa mutta ongelmat ovat jatkuneet espanja ei ole kyennyt vuoteen valitsemaan hallitusta vaikka siellä saatiin talous jo oikealle raiteelle usko ikään kuin loppui portugali on samantyyppisessä tilanteessa ranskan tilanteeseen täällä edustaja zyskowicz jo viittasi tämä on erittäin huolestuttava trendi koska viime kädessä tämän laskun maksavat kuitenkin

vielä kolme vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen joudumme keskeyttämään istunnon ja nämä kolme henkilöä ovat edustajat viitanen elo ja zyskowicz
arvoisa puhemies kyllähän tämä perussuomalaisten kreikka tukilinja on nyt täysin pyörähtänyt ympäri siitä mitä ennen vaaleja puhuttiin viime kesältä sitaatti ilta sanomista edustaja mölsä tällaiset summat mistä nyt puhutaan olisivat selvää vastuun kasvattamista ei siitä millään sanakikkailulla pääse eroon soini totesi ja soinin mukaan tämä koskee myös tilannetta jossa vakausmekanismi evmstä irrotettaisiin kreikalle lisää rahaa tätä mieltä on ollut

ehdot rahan nostolle ja heti kun perussuomalaiset saivat sitten pankkitunnukset niin kuinka ollakaan sieltä tililtä häviää sata miljardia euroa että kyllä tämä nyt vähän ihmetyttää arvoisat perussuomalaiset miten se sata miljardia sieltä pääsi häviämään heti kun teille tuli pankkitunnukset
edustaja mölsä hyvin toi esille sosialidemokraatit eivät kyllä sitä pääse millään karkuun että pääministeri kataisen kaudella he olivat hallituksessa kun suomi sitoi itsensä euroopan vakausmekanismiin eli evmään suoraan yksi pilkku neljäkymmentäneljä miljardia euroa ja takauksiin yksitoista miljardia euroa eivät sosialidemokraatit tästä pääse syyttelemällä muita mihinkään mitä tulee siihen mitä on tämä hallitus päättänyt niin kyllä pitää paikkansa että tämä hallitus on mukana kreikan tilanteen hoitamisessa mutta juuri siksi että suomi on sitoutunut tähän evmään eivät keskusta ei kokoomus tässä hallituksessa pysty siitä noin vain lipsumaan se sana pitää mikä silloin on tehty täytyy totta kai muistaa että tässä vaiheessa hyväksyttiin väliarvio ja mahdolliset velkahelpotukset tulevat päätettäväksi vasta myöhemmin tässä annettiin ymmärtää että nyt olisi velkahelpotuksista päätetty se ei pidä paikkaansa nyt päätettiin näitten lainojen maksuhuippujen tasaamisesta ja siinä suomi ei ei menetä lantin lanttia

edustaja heinonen kiinnitti aivan perustellusti huomiota siihen minkälaisia tuntuvia laskuja lankeaa suomelle ellemme onnistu tässä velkaantumisen taittamisessa ja myöhemmin pysäyttämisessä

näille säästöille kas kummaa en ole nähnyt vaikka olen sitä täällä tivannut monta kertaa

että sdpn vaihtoehtobudjetissa otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa se on hyvin tärkeää alleviivata mutta arvoisat perussuomalaiset kyllähän valtioneuvoston tiedote minun mielestäni kertoi että että jälleen kerran on euroopan unionissa kokoonnuttu ja päätetty uudesta lainaerästä ja päätetty myös huojennuksista tässä se ihan lukee että lainaerästä ja velkaehtojen huojennuksista päätettiin minä olen kyllä käsittänyt että hallitus on yksimielisesti päättänyt tätä tukea ja siksi minä hieman ihmettelen nyt miten ihmeessä te te kuvittelette että tästäkin asiasta voisi vastuussa olla sdp sdpllä on ollut tiukka linja koko ajan ei ilman ehtoja tukia mutta nyt pistettiin piikki auki muistaisin että ennen vaaleja mainostettiin että se pitäisi pistää kiinni